Arvoisa puhemies, Keski Afrikan tasavalta on kärsinyt vuosikymmeniä epävakaudesta ja poliittisesta levottomuudesta. Vaikka maalla on runsaasti arvokkaita luonnonvaroja, kuten puuta, kultaa, timantteja ja uraniumia, se on pysynyt yhtenä maailman köyhimmistä maista. Viime viikolla presidentti Bozizé ja kapinallisliittoutuma saavuttivat yhteisymmärryksen ja allekirjoittivat rauhan saavuttamisen kannalta merkittäviä sopimuksia koskien muun muassa tulitaukoa.

Ja haluamme tehdä parhaamme tukeaksemme rauhanomaista ratkaisua pitkän kriisin selvittämisessä. Vaikea humanitaarinen tilanne jatkuu ja koskettaa kymmeniä tuhansia keskiafrikkalaisia.

EU on Keski Afrikan merkittävin avunantaja, ja nyt olisi tarve aktiivisesti edistää kattavaa rauhanrakennusstrategiaa. Komission tulisi myös tarjota apua ja teknistä tukea tulevien vaalien järjestelyissä.